Meidän on tärkeä viedä sinne käsitystä demokratiasta, ihmisoikeuksista, mielipiteenvapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteista.

Samoin Syyriassa kristityt ovat maan alla johtuen siitä hirmuhallinnosta, mikä siellä tällä hetkellä on. Tässä on Euroopan parlamentilla ja Euroopan unionilla todellinen toimintakenttä puhua näiden kristittyjen puolesta ja lähettää selkeä viesti sekä Syyrialle että Egyptille että näilläkin ihmisillä on oikeus ihmisarvoiseen, ehyeen ja hyvään elämään heidän omassa kotimaassaan ja ennen muuta uskonnonvapauteen.